Arvoisa puhemies, Malin tilanne on ehkä päässyt unohtumaan, kun media ei enää uutisoi siitä päivittäin.

On hyvä, että Ranska reagoi kriisiin nopeasti ja että se on saanut tilanteen ainakin osin haltuunsa.

Terroristit ja muut rikollisverkostot hallitsevat monia yhteisöjä, mikä myös pahentaa humanitaarista kriisiä ja vaikeuttaa avun saantia. Malin naapurimaat tarvitsevat tukea pakolaisvirtojen hallitsemiseksi, ja myös sisäisiä pakolaisia on autettava pikaisesti. Yksi suurimmista riskeistä on kriisin leviäminen alueella. Mali tarvitsee poliittisen sovitteluprosessin kiireellisten humanitaaristen tarpeiden lisäksi. Maan eri ryhmittymien ja väestön osien on neuvoteltava keskenään maan tulevaisuudesta ja tulevia vaaleja on alettava valmistella. Käytän tilannetta hyväkseni ja toivotan uudelle paaville siunausta ja viisautta.